ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkahdeksan asian käsittely keskeytettiin kahdeskymmenes kahdettatoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa

kiljusen ehdotus kahdeksankymmentäseitsemän kari uotilan ehdotus kahdeksankymmentäkahdeksan ja thomas blomqvistin ehdotus kahdeksankymmentäyhdeksän koskevat samaa määrärahaa ensin äänestetään ehdotuksesta kahdeksankymmentäyhdeksän ehdotusta kahdeksaankymmeneenkahdeksaan vastaan sitten voittaneesta ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan

esitellään

menettelytavan mukaisesti yleiskeskustelua ei sallita

ryhdytään yleisperustelujen yksityiskohtaiseen käsittelyyn

emma karin ehdotus kolme ja kari uotilan ehdotus neljä ovat samansisältöisiä joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan

esitellään osasto yksitoista

mukaisesti

ryhdytään osaston yksityiskohtaiseen käsittelyyn

hyvät

kansanedustajat hyvät kollegat kiitoksia tästä vuodesta meidän kaikkien puhemiesten puolesta teille oikein lämpimät kiitokset hyvästä yhteistyöstä tämä vuosi on ollut työntäyteinen ja meitä myöskin odottaa työntäyteinen vuosi oikein toivon että voitte levätä tämän tämän joulun ajan koska se seuraava vaihe sitten kun keväällä tänne tullaan on entistä kiiruumpi sen me jokainen tiedämme tiedän että teillä on ollut todella kiireistä tässä tässä viime aikoina ja varmasti niitä joululahjojakin vielä mietitte kannattaa niissäkin tukeutua tutkittuun tietoon tämän syksyn aikana on tehty paljon arvotutkimuksia siitä mikä on ihmisille pyhää näitten tutkimusten perusteella voi vetää johtopäätöksen että tärkeitä asioita ihmisille ovat rakkaus ihmisyys ja turva niistä voi ammentaa myös ne joululahjat jotka ovat vielä ostamatta ehkä ne ovatkin niitä parhaimpia joululahjoja kiitos myös meidän ihanille upeille ammattitaitoisille virkamiehillemme ja avustajillemme mutta ennen kaikkea teille kaikille jotka tätä nyt kuuntelette ihanaa joulua turvallista vuotta kaksituhattayhdeksäntoista